Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan unionin on syytä pohtia hyvin tarkkaan sitä, kuinka se valmistautuu seuraavaan YKn ilmastonmuutoksen puitesopimuksen sopimusosapuolten kokoukseen.